Sen myötä viljelijöillä on tulevaisuudessa käytössään laajempi ja ympäristön kannalta paljon parempi tuotevalikoima kestävämmällä tavalla. Näin varmistamme ihmisille ja eläimille paremman suojan ja olemme taas askeleen lähempänä puhtaampaa ympäristöä, puhtaampaa vettä ja puhtaampia elintarvikkeita.

Uusi lannoiteasetus mahdollistaa nykyistä tehokkaamman ravinteiden kierrättämisen, mikä on tärkeä edistysaskel muun muassa Itämeren suojelulle. Asetukseen jää toki myös parannettavaa. Ihmisten terveydelle vaarallisen kadmiumin raja arvot voisivat olla nykyistä tiukempia. Jotkut maat, muun muassa Suomi, ovat valinneet tiukemmat säännöt kadmiumin käytölle, koska maaperän ja sitä kautta ihmisten terveyden suojelusta ei todellakaan voi tinkiä, ja tätä samaa tietysti toivoisin kaikkien jäsenmaiden noudattavan.